päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon jossa suurimmaksi osaksi jo ovatkin ja pyydän sitten niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja huru

arvoisa puhemies koronavirusepidemian myötä suojavarusteiden tarve nousi moninkertaiseksi edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna hengityssuojien hankinnasta kuitenkin muodostui täysi farssi jossa kymmenen miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa tuhlattiin ostamalla sutta ja sekundaa näin toimittiin vaikka useat luotettavat kotimaiset toimijat olivat tarjonneet apuaan ulospäin välittyi kuva että ei ollut väliä mitä ostetaan kunhan ostetaan nopeasti ja suurella rahalla lopputulos oli valitettavasti arvattavissa pieleen meni ja rankasti kysyn työministeri haataiselta mitä tiesitte suunnitteilla olevasta suojamaskihankinnasta ja kuinka seurasitte sen edistymistä sekä onko huoltovarmuuskeskusta kehotettu käyttämään muita hankintakanavia kuin yleisesti käytössä olevia

arvoisa herra puhemies olen seurannut huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja ollut tietoinen siitä että siellä ryhdyttiin vastaamaan stmn pyyntöihin

suojavälineitä siinä tilanteessa jossa niitä maassa ei näköpiirissä riittävästi ollut näitä pyyntöjä stmstä tuli ensimmäisen kerran kahdestoista päivä helmikuuta seuraavan kerran tuli maaliskuussa siinä vaiheessa kun stmn pyyntö oli huomattavan suuri niin niin huoltovarmuuskeskuksen resursseja myös vahvistettiin koska he itse pyysivät resurssilisäystä jotta selviytyisivät näistä näistä hankinnoista näiden kauppojen osalta joita nyt on tehty joissa on ollut epäselvyyksiä ja joissa on laiminlyöty ja ylitetty ylitetty niitä sääntöjä jotka koskettavat näitä hankintapäätöksiä

minulla ei ole ollut tietenkään mitään tietoa ennen kuin sinä päivänä kun luin suomen kuvalehden artikkelista että siellä on epäselvyyksiä tämä oli minulle järkytys ja niin oli varmasti monelle muullekin välittömästi tein selvityspyynnön johon huoltovarmuuskeskuksen hallitus joka valvoo myös tätä toimintaa

korona aiheeseen joten pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tähän aiheeseen ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemaan seisomaan

arvoisa puhemies istuvalla hallituksella on käytössään ennätyksellinen määrä valtiosihteereitä ja erityisavustajia pelkästään työministerillä on valtiosihteerin lisäksi kolme poliittisesti valittua erityisavustajaa viranomaiset on opetettu toimimaan niin että poliittinen johto tekee päätökset ja viranomaiset laittavat tehdyt päätökset täytäntöön eivätkä sooloile normaalisti johtaja vastaa mutta nyt poliittinen poliittinen johto on kuitenkin syyttänyt kriisijohtamisen epäonnistumisesta milloin huoltovarmuuskeskusta milloin kuntia milloin finaviaa vastuullinen taho johtamisen puutteesta aiheutuneisiin ongelmiin on löytynyt aina jostain muualta kuin hallituksen sisältä kysyn edelleen työministeri haataiselta otatteko te vastuun siitä että veronmaksajien rahaa on käytetty huolimattomasti ja kriisin aikana vastuu suojavarusteiden hankinnan organisoinnista ja valvonnasta on loistanut poissaolollaan oletteko mielestänne toimineet huolellisesti ja jos ette ole oletteko valmis eroamaan sekä toistan kysymyksen onko huoltovarmuuskeskusta kehotettu käyttämään muita hankintakanavia kuin yleisesti käytössä olleita

arvoisa herra puhemies ministerin rooli tämän huoltovarmuuskeskuksen toiminnan osalta liittyy siihen että ministeriö ohjaa ja myös huolehtii siitä että siellä nämä prosessit ja kaikki on asianmukaisesti järjestetty huoltovarmuuskeskus on hyvin itsenäinen organisaatio se on laitos jolla on oma hallitus ja tämä hallitus antaa menettelytapaohjeet ja varmistaa myös sen toiminnan oikeellisuutta siellä on myös operatiivinen johto joka vastaa muun muassa näistä hankinnoista siellä on tapahtunut tämä huolimattomuus ja virhe sen selvittämiseen ministerinä olen välittömästi ryhtynyt en ole ryhtynyt suojelemaan ketään vaan vaatinut selvitystä siitä mitä on tapahtunut kaiken seurauksena huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja erosi ja hänen tilalleen olen asettanut väliaikaisen toimitusjohtajan siihen saakka kunnes uusi toimitusjohtaja valitaan pyysin selvityksen ja tiistaina huoltovarmuuskeskuksen hallitus esitteli toimenpiteet ministeriölle sitä selvitystyötä näiden epäselvien kauppojen osalta edelleenkin tehdään ja toisen osalta on tehty rikostutkintapyyntö

arvoisa herra puhemies huoltovarmuudesta on keskusteltu viime viikkoina hyvin paljon on käynyt ilmi että suomalainen valmius ja varautuminen on melkoinen kupla suomi ei saa kylvettyä peltojaan eikä korjattua ilman ulkomailta tulevaa työvoimaa suomi on suojavarusteiden osalta riippuvainen kiinalaisista tuottajista ja pitkistä toimitusketjuista mitä ihmeen huoltovarmuutta on se että ollaan täysin ulkoisten meistä riippumattomien tekijöiden armoilla haluaisin kysyä pääministeriltä mitä koronakriisistä aiotaan oppia jotta emme joudu räpiköimään näiden samojen kysymysten parissa sitten kun seuraavan kerran tapahtuu jotain mikä ei ole meidän omissa käsissämme on oikein hyvä että työ ja elinkeinoministeriö on vauhdittanut kasvosuojusten kotimaisen tuotannon käynnistämistä yksityisiä toimijoita ei voi kuitenkaan velvoittaa ylläpitämään valmiutta siksi kysyn pitäisikö valtiolla itsellään esimerkiksi hvkn puitteissa olla rajallinen tuotantokapasiteetti esimerkiksi suojavarusteiden osalta

arvoisa puhemies edustaja halla aho olette oikeassa siinä että tästä kriisistä todella pitää oppia nyt pitää jokainen asia laittaa merkille ylös ja myöhemmin niin korjata lainsäädäntöä kuin myös parantaa varautumista tulevien kriisien osalta ovat ne sitten epidemian kaltaisia kriisejä tai muita mahdollisia kriisejä

pitäisikö huoltovarmuuskeskuksella esimerkiksi olla linjastoja suojavarusteiden valmistamiseen ja tällaista kapasiteettia niin tämä on varmasti yksi niistä asioista joita on syytä tarkkaan harkita me elämme globalisoituneessa maailmassa ja olemme nähneet kuinka haavoittuvia nämä tuotantoketjut voivat olla sen vuoksi on myös tärkeää että kriisin sattuessa on mahdollista kotimaisin voimin kotimaisen tuotannon kautta käynnistää tuotantoa hyvinkin nopeasti ja työ ja ja elinkeinoministeriö on tässä tehnyt paljon töitä sen eteen että nyt saamme esimerkiksi juuri tämän materiaalisen varautumisen

arvoisa puhemies meillä kaikilla lienee yksi yhteinen toive että juhannuksen voisi viettää haluamassaan paikassa läheisten kanssa pelkäämättä ja että siihen mennessä työelämä kulkisi jo kohti normaalia jolloin huoli toimeentulosta lievenisi ja vaikeuksissa olevia voitaisiin auttaa normaalisti korona ei kuitenkaan tänä vuonna häviä keskuudestamme me voimme kuitenkin oppia hillitsemään sitä ilman näin rajuja sulkutoimia jos olemme määrätietoisia ja fiksuja tämä toive voi kuitenkin toteutua vain asettamalla selvä suunnitelma ja mitattavat tavoitteet aivan ensimmäinen asia on suojavälineiden käyttö jos katsotaan eteenpäin edelleen vaikuttaa siltä että ministeriössä varaudutaan vain käyttöön terveydenhuollossa ei kai tämä ole totta myös kotihoitoon myös vanhustenhoivaan on riitettävä suojavarusteita varsinkin jos rajoituksia puretaan kuten tällä viikolla tehdään senioreita on suojattava paremmin asianmukaisten suojavälineiden käyttö voi aikanaan mahdollistaa myös muiden muiden palveluiden asteittaisen avaamisen kouluista ravintoloihin kuten eräissä euroopan maissa jo kaavaillaan arvoisa hallitus mikä on se päivämäärä jolloin asianmukaiset hengityssuojaimet saadaan ensin koko henkilökunnalle kuntien vanhuspalveluissa ja kotikäynneillä entä mikä on hallituksen tavoite suojavälineiden riittämiselle muussa palvelutyössä osana rajoitusten keventämisen exit strategiaa

arvoisa puhemies edustaja mykkänen kiinnittää erittäin tärkeään asiaan huomiota meidän on todella suojeltava riskiryhmiä ja senioreita kaikkialla maassa me olemme perustaneet sosiaali ja terveysministeriöön ryhmän joka selvittää useamman kerran viikossa suojavarusteiden tasoa eri puolilla maakuntia ja tässä ryhmässä ovat mukana myöskin kaikkien erva eli erityisvastuualueiden henkilöt näin ollen pystymme myöskin näkemään ja kuulemaan sen maskien suojavarusteiden tilanteen siellä paikallisesti tältä pohjalta me tarpeen mukaisesti täydennämme täydennämme jatkuvasti suojavarusteita sinne maakuntiin ja on nyt jo tärkeää että sieltä sairaanhoitopiireistä joihin näitä suojavarusteita huoltovarmuuskeskuksesta toimitetaan edelleen toimitetaan paitsi kuntiin myöskin kaikkiin yksityisiin hoitolaitoksiin joissa vanhuksia hoidetaan tämä viesti on sosiaali ja terveysministeriöstä lähtenyt sinne kentälle aivan selvänä

arvoisa puhemies suuressa kuvassa koronataistossa on saavutettu hyviä tuloksia kun katsotaan tilastoja niin nähdään että tartuntojen määrä on vaikkapa naapurimaihin verrokkimaihin nähden paljon alhaisempi ja tämä kertoo siitä että eduskunnan yhdessä päättämät toimet purevat se on erinomainen asia mutta meidän täytyy muistaa se että me olemme vasta tämän kriisin alkumetreillä valitettavasti ja siksi hanskat eivät saa nyt tipahtaa vaan määrätietoisia toimia pitää eilen hallitus totesi että ei ollut juridisesti enää mahdollista jatkaa uudenmaan sulkemista hallitus totesi että rajoitus on hyödyllinen mutta ei välttämätön arvoisa puhemies koska uudenmaan rajoitus on ollut hallituksenkin mukaan hyödyllinen niin olisi ollut kovin kovin tärkeää että olisi tullut tilalle uskottavia toimia joilla ne vaikutukset olisi saatu aikaan kysynkin ministeriltä että kun muualla maassa on pystytty seuraamaan tartuntaketjuja paremmin uudellamaalla niitä ei enää tunnisteta niin miten taataan tässä tilanteessa mikä on hallituksen suunnitelma että tämä sama tilanne että tartuntaketjuja ei voida tunnistaa ei leviä muualle suomeen

arvoisa puhemies kysymys on varmasti kaikkien meidän huulilla siinä mielessä että kyllä tilanne on erityisesti joidenkin maakuntien osalta vakava uudenmaan lisäksi ilmaantuvuus on selkeässä karkusessa tietyissä muissakin maakunnissa hyvin vähälle totuudelle on jäänyt se että tänä päivänä kaikista uusista viimeisen seitsemän päivän aikana havaituista tartunnoista eniten suhteellisesti on kuitenkin länsi pohjassa

sen takia että sitä ilmaantuvuutta on niin vähän uudenmaan osalta edetään sillä skenaariolla jonka thl laati alimpana mahdollisena skenaariona ja se on yhdeltä pilkku kuudennelta tältä osin jatkuvasti joudumme tarkkailemaan tätä epidemiologista tilannetta mielelläni jatkan vielä kun varmaan tulee kysymyksiä tästä

arvoisa puhemies se oli ehdottomasti hyvä asia että hallitus teki päätöksen tukea yrityksiä myös suorilla yritystuilla koronakriisin keskellä nyt on kuitenkin niin että sekä ely keskusten että business finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat vahvasti kehittämishankkeisiin eivätkä tämänhetkiseen monen yrityksen keskeisimpään ongelmaan nimittäin kassavarojen kuihtumisen estämiseen kyllä kehittämisenkin aika tulee mutta nyt on kyse yritysten hengissä pysymisestä siitä millä maksaa palkan ja vuokran kun myyntiä ei ole näin on esimerkiksi kahvila ja ravintola alalla vastaavasti vaikka hokisimme kuinka että kyllä me tästä selviämme niin se ei auta tällä hetkellä näitä yrittäjiä kysynkin asianomaiselta ministeriltä oletteko te sitä mieltä että yrityksille nyt suunnatut yritystuet kohdistuvat suurimpiin ongelmakohtiin kuten kassavarojen kuihtumisen estämiseen vai tulisiko tukien kohdistusta

arvoisa herra puhemies kysyjä on asiassa täsmälleen oikeassa se ei kohdistu siihen akuuttiin tilanteeseen joka tällä hetkellä on mutta toisaalta haluan kyllä sen sanoa että meillä taitaa elyjen hylkäysprosentti olla tällä hetkellä kaksitoista prosenttia hakemuksista noita hakemuksia on tuhansia jonossa business finlandin puolella kaksikymmentä prosenttia mutta olen täsmälleen samaa mieltä siitä joka tällä hetkellä on otetaan esimerkiksi taksiautoilija joka tarvitsee akuuttiin kassatilanteeseen rahoitusta ihan kiinteisiin kuluihin mitkä ovat hänen edellytyksensä lähteä innovoimaan uutta toimintaa pitää olla todellinen innovaattori joka sen keksii näitäkin on mutta nyt meillä ne kriteerit joita on ollut niin elyillä kuin bfllä eivät ole synkassa tämän tilanteen kanssa ja olen antanut tästä muun muassa meidän aluekehittämisosastolle tehtävän että he määrittelevät tällä hetkellä tuleeko asetuksella muuttaa niitä määrityksiä

edustaja harkimo

on varauduttu keskussairaaloissa osa näistä sairaaloista käy tyhjäkäynnillä ja leikkausjonot kasvavat eilisten lukujen mukaan kuopiossa oli neljäkymmentäyhdeksän turussa kahdeksankymmentäkuusi ja tampereella yhdeksänkymmentäseitsemän koronatartuntaa nämä ovat todella pieniä määriä sairaalat käyvät tyhjäkäynnillä mikä tarkoittaa sitä että taloudellinen alijäämä ja leikkausjonot kasvavat jos uusimaa olisi pidetty kiinni nämä sairaalat olisivat voineet jatkaa melkein normaalisti jos nyt halutaan pitää nämä koronavalmiudet keskussairaaloissa miksi esimerkiksi leikkauspotilaita ei voida siirtää yksityiselle puolelle määräajaksi sillä nämäkin ovat tyhjillään

ja tekin edustaja harkimo peräänkuulutatte sitä että uudenmaan rajoitusta olisi voitu jatkaa stmn näkökulmasta se oli tarpeellinen ja hyödyllinen toimi joka on tehty ja se oli aikoinaan täysin välttämätön nyt kun näitä perusteita haettiin niin niin stmn arvio alun perin oli että oltaisiin menty siihen asti kun perustuslakivaliokunta tämän rajoituksen lupasi voimaan mutta niin kuin olette myöskin tulleet tietoiseksi se oikeudellinen arvio oli niin tiukka että eduskunnan perustuslakivaliokunnan kantaa noudatellen sellainen hyödyllinen ja tarpeellinen toimi ei vain kerta kaikkiaan täytä sitä välttämättömyyden vaatimusta ja tämä on tietenkin hankala asia koska tässä maassa on kaikkina aikoina myöskin poikkeusoloissa noudatettava maamme perustuslakia ja tämän takia olemme puun ja kuoren välissä mitä tulee tähän kiireettömän leikkaustoiminnan paikoitellen alasajoon olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä että leikkausjonot tässä tulevat venymään mutta on sanottava että siellä nyt varaudutaan siihen että tätä henkilökuntaa tarvitaan covid potilaiden hoidossa ja se aika tulee hyvin nopeasti
aika tulee nopeasti

voitu tuoda vaikka uudelleen perustuslakivaliokuntaan miettikää nyt kaikki kun kolme viikkoa sitten se asia käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa niin pääkaupunkiseudun tartunnat olivat kolmenkymmenen luokkaa tänään niitä on yhdeksänkymmentäviisi tartuntaa pääkaupunkiseudulla vain kun te ministeri kiuru puhutte tästä suhteellisuudesta niin siinähän te menette ihan pieleen ei kai hallitus ihan tosissaan ole eivät kai nämä meri lapin viisikymmentä tartuntaa mistä tiedetään nämä tartuntaketjut ole samanarvoisia kuin yli kaksituhatta tartuntaa täällä uudellamaalla te avasitte nyt tämän tautipesäkkeen ja nyt te menette perustuslain taakse ettekä tuo sitä edes perustuslakivaliokunnan uudelleenarviointiin siis tämä suhteellinen käsittelytapa on ihan väärä

arvoisa puhemies hallituksen on tietenkin noudatettava suomen lainsäädäntöä hallituksen on noudatettava niitä linjauksia joita perustuslakivaliokunta on tehnyt ja perustuslakivaliokunta on mietinnössään korostanut siis korostanut

on ollut toimittava välittömästi ja purettava tämä asetus niin tietenkin hallitus on niin menetellyt emme me kävele perustuslakivaliokunnan mietinnön yli tai niiden oikeudellisten arvioiden yli joita olemme saaneet silloin olisimme toimineet ja menetelleet täysin

terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi nyt uusia ohjeita testaamisesta siitä että kriittisillä aloilla työskentelevät testataan automaattisesti mutta sitten kaikki muut vain oireiden perusteella mikä sinänsä on kyllä laajennus mutta ehdotan että annatte nyt ohjeeksi että kaikki ikäihmiset ja kaikki näihin hoivakoteihin siirtyvät tai tai tehostettuun palveluasumiseen siirtyvät henkilöt testattaisiin eli sieltä palveluyksiköistä siirtyvät tai sairaaloista tai kotihoidosta hoivakoteihin siirtyvät ihmiset testattaisiin ja mikäli löytyy positiivisia

arvoisa puhemies se thln eilinen ulostulo on suunnitelmallista siksi että viime viikolla valtioneuvosto antoi jälleen kerran tiukennetun testausstrategian joka lähtee nyt siitä että kymmeneentuhanteen näytteeseen päivässä on pystyttävä sekä julkista että yksityistä kapasiteettia hyödyntämällä ja tämän johdosta thl on kuullut kenttää ja tullut siihen tulokseen että nyt on aika toimia olen edellyttänyt siinä testaustrategiassa että me laajennamme käytännössä juuri edustaja risikon kuvaamalla tavalla tätä testausmahdollisuutta ja nyt on niin että thl on tehnyt työtä käskettyä kenttä on sitoutunut siihen että tällä tavalla kuin edustaja risikkokin tässä toivoi ja niin kuin olemme

numeroiden valossa terveydenhuollon kantokyky kestää epidemian ja suuri kiitos kuuluu tässä myös koko kansalle näillä näkymin koulut pysyvät kiinni ainakin toukokuun puoleenväliin asti

arvoisa puhemies hallitus seuraa tietenkin koko ajan yhteistyössä thln kanssa tätä tautitilannetta ja epidemian etenemistä ja tekee päätöksiä sen pohjalta nyt voimassa olevien päätösten nojalla koulut pysyvät kiinni ja etäopetusta annetaan sinne toukokuun puoleenväliin asti ja silloin kun ollaan lähempänä sitä päivämäärää niin tietenkin arvioidaan tilannetta aina uudestaan niiden tietojen valossa mitä meillä on ja tehdään sitten linjauksia sen pohjalta hallitus on myöskin asettanut kuten pääministeri on tuonut esille hetemäen johtaman exit strategiaryhmän jossa myöskin hyödynnetään thln ja stmn tekemiä mallinnuksia epidemian etenemisestä ja näiden tietojen pohjalta voimme myöskin alkaa hahmottamaan milloin ja miten suomessakin voisi olla mahdollista näitä rajoitustoimia purkaa ottamatta kantaa aikatauluun toivon toki opetusministerinä että koulut olisivat ensimmäisten toimenpiteiden joukossa mitä lähdetään purkamaan asteittain niin henkilökunnan kuin oppilaiden turvallisuudesta huolehtien esimerkiksi pienistä koululaisista lähtien

arvoisa puhemies suomalaisen sivistyksen kruununjalokivi eli meidän lähikirjastoverkkomme on jouduttu koronan takia sulkemaan siitä aiheutuu ihmisille monenlaisia hankaluuksia monet sellaiset ihmiset joilla ei ole omaa nettiä ovat hoitaneet asioitaan kirjastojen pisteiden kautta ja nyt kun verkkoasiointia suositellaan joka paikassa kelasta pankkiin verkkoasiointi heidän kohdallaan ei onnistu lainkaan heille on myös turha sanoa että nojautukaa kirjastojen elektronisiin aineistoihin

arvoisa herra puhemies hyvä kysymys edustaja kontulalta tämä osaltaan kertoo siitä miten tärkeä kirjastolaitos kaikille meille suomalaisille on kirjojen lukeminen kirjastotoiminta yleensä voisi olla merkittävä osa meidän henkistä kriisinkestävyyttämme ja ja kirjojen lukeminen tyydyttää kovasti myös meidän sivistyksellisiä tarpeitamme terveys edellä nämä rajoitukset on tehty ja ja myös niiden purku tehdään terveys edellä hallitus on suositellut kirjastojen sulkemista viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja ja avit ovat ohjeistaneet kirjastotoimintaa tämän tämän myötä tällä hetkellä kirjastot palvelevat poikkeusoloissa poikkeusoloissa esimerkiksi verkkopalvelujen e palvelujen kautta ja sitä omaa toimintaa pyritään kehittämään myös kirjastoissa mielelläni otan tämän asian esiin hallituksessa kun rupeamme rupeamme niitä purkutoimia miettimään ja siellä exit ryhmässä varmasti myös tämä otetaan esiin

arvoisa puhemies haluan palata vielä näihin hankintoihin huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoilla turvataan energianhuoltoa elintarviketaloutta terveydenhuoltoa sekä maanpuolustusta palvelevaa tuotantoa tehtävä on ylläpitää varastoitavaa materiaalia ei niinkään hankkia niitä tämä todetaan myös oyn suojainten hankintaa koskevassa julkisessa erillisselvityksessä kaikki me ymmärrämme sen että tällaisen kriisin aikana tarve suojavarusteille on mittava epäselväksi on kuitenkin jäänyt se miksi huoltovarmuuskeskus lähti operoimaan tehtävässä johon sillä ei ole osaamista ja ja joka ei varsinkaan tässä mittakaavassa kuulu sen tehtäviin ministeri haatainen totesi että alkuun stm on ollut se operaattori joka on tilannut suojaimia huoltovarmuuskeskuksen kautta kysyisinkin ministeri pekoselta minkälaista ohjeistusta hankintoihin on alkuun annettu ja vastausta edustaja hurun esittämään kysymykseen onko ohjeistettu käyttämään muita kuin yleisiä hankintakanavia

arvoisa puhemies näiden suojavarusteiden osalta tämä strateginen ohjaus valtuutus ja resursointi kuuluvat sosiaali ja terveysministeriön alalle ja sosiaali ja terveydenhuollon varautumista johtaa valvoo ja yhteensovittaa sosiaali ja terveysministeriö erityisesti ministeriön valmiusyksikkö tämä meidän materiaalinen valmius on perustunut sekä tähän kentän materiaaliin että tähän huoltovarmuuskeskuksessa olevaan materiaaliin meidän sosiaali ja terveysministeriön rooli tässä on ollut se

että me olemme paitsi koonneet sieltä kentältä tilannekuvaa näiden materiaalien osalta inventoineet huoltovarmuuskeskuksen materiaalien osalta terveydenhuollon tarvikkeet ja sen perusteella sitten tehneet tilauspyynnön materiaalista huoltovarmuuskeskukselle me olemme sosiaali ja terveysministeriöstä ilmoittaneet mitä materiaalia tarvitsemme ja kuinka paljon me paljon me sitä tarvitsemme sen jälkeen huoltovarmuuskeskus hoitaa näiden hankinnan en osaa ottaa kantaa sen enempää näihin hankintoihin joita huoltovarmuuskeskus on tehnyt enkä myöskään pysty vastaamaan tähän kysymykseen mitä hankintakanavia on käytetty tai käytetään jatkossa

edustaja östman mainitsi täällä ravintolaelinkeinon sehän suljettiin suorastaan hallituksen ja eduskunnan päätöksellä näin rajun toimen yhteydessä perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä että lailla säädetään kiellon aiheuttamien menetysten kompensoimisesta tämän ja talousvaliokunnan lausumien perusteella eduskunta hyväksyi yksimielisesti lausuman eduskunta edellyttää että hallitus selvittää kuinka ravintolayrittäjien toimeentulon

riitä alkuunkaan hallinnolla on varmasti valmiudet maksaa tällaisia tukia vaikka valtiokonttorinkin kautta tarvittaessa nyt on kerrottu että mitään tukea ei ole tulossa kysynkin pääministeriltä ja elinkeinoministeriltä ministerit aiotteko te katsoa vierestä ravintoloiden konkurssiaaltoa ja uhmata eduskunnan yksimielistä tahtoa

arvoisa herra puhemies kirjaus ravintola alan

joka talousvaliokunnan mietinnössä todettiin ja jonka eduskunta hyväksyi on kyllä vastaanotettu ministeriössä ja käyty läpi ja sen pohjalta on lähdetty käymään läpi niitä mahdollisuuksia miten tätä kompensaatiota olisi mahdollista tehdä tätä työtä tehdään yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa se mikä tässä tulee vastaan on se että myös ravintola ala pystyy nyt jo olemassa olevia tukia hakemaan finlandin kautta ely keskusten tuen kautta ja nyt pitää välttää sitä että eri kanavista ei tule päällekkäin monia eri tukia toinen asia on sitten se että että näitä ratkaisuja pohdittaessa pitää myös huolehtia siitä että ne ovat pitäviä sen suhteen miten muut alat sitten kokevat tämän tai mitä menetyksiä muilla aloilla tätä kaikkea nyt käydään läpi viimeksi tänä aamuna olen käynyt tästä keskustelua ja ja tätä ollaan valmistelemassa ja pohtimassa mikä tämä keino voisi olla

arvoisa herra puhemies tämä koronaepidemia koskee erityisesti pienituloisia ihmisiä ja olemmekin saaneet kuulla että leipäavun hakeminen on moninkertaistunut valtion talousarviossa tälle vuodelle on varattu yksi pilkku kaksi miljoonaa tätä apua varten kun haku avattiin kuun vaihteessa seitsemäksi päiväksi niin hakijoita oli neljäsataaviisikymmentä järjestöä se tarkoittaa sitä että kun tätä rahaa sitten heille pilkotaan niin muutamia tuhansia euroja sieltä sitten irtoaa per järjestö

sinne tarvittaisiin lisää tommoinen kaksi miljoonaa euroa ja kysynkin nyt ministeriltä onko tätä mitenkään huomioitu näissä kriisipaketeissa joita on kaavailtu apu on täysin tarpeellinen jonot pitenevät ja ja siellä tarve on suurempi kuin koskaan suomen historiassa
arvoisa puhemies kyllä mietinnässä on jo seuraava askel ja sitä varmasti edustaja laukkanenkin kysyi että voitaisiinko ottaa nyt jälleen askel eteenpäin on tärkeää että me saimme ylipäätään liikkeelle tuon ruoka avustushaun ja

tietysti moni ajatteli että miksi niin lyhyeksi aikaa oli haku avoinna sen takia että siellä on huutava pula

se osoittaa että seuraavissa lisätalousarvioissa joudumme entistä tiukemmin hakemaan jatkossakin apua vähävaraisille ihmisille jotka ovat näiden näiden ruokajonojen varassa siltä osin tämä on tärkeä kysymys ja olen ainakin itse pyrkinyt viemään tätä tähän toivottuun suuntaan
arvoisa puhemies kotikatsomoissa tätä lähetystä katsoo varmasti moni koronariskiryhmään kuuluva henkilö ja hallitus on aivan oikein tähdentänyt vastuullisuutta ja ohjeiden mukaan toimimista ihan meiltä jokaiselta jotta riskiryhmään kuuluvia suojeltaisiin heidän hyvinvoinnistaan pitääkin nyt huolehtia monin uusinkin tavoin on ollut todella ilo huomata kuinka paljon naapureista ja lähimmäisistä välittäminen on näkynyt ympäri suomea monet järjestöt ja vapaaehtoiset ovat lähteneet mukaan esimerkiksi ikäihmisten tueksi kauppa asioissa

arvoisa puhemies edustaja guzenina esitti äärimmäisen tärkeän kysymyksen haluan muistuttaa että kaikki rajoitustoimet mitä me olemme hallituksessa tehneet ja joista olemme yhdessä eduskunnan kanssa päättäneet ovat vakavasti otettavia me haluamme suojella kaikkia riskiryhmiin kuuluvia ja sen takia on tärkeää että että pidetään huolta siitä että pidämme turvavälit emme liiku ruuhkissa vältämme muutenkin liikkumista ja lähikontakteja mutta apteekissa on välttämätöntä useamman meistä käydä ja silloin on tietenkin tärkeää että se tehdään turvallisesti ja täytyy miettiä esimerkiksi ihan niitä aikoja milloin

arvoisa puhemies me olemme myös tunnistaneet sen vaaran että moni ikäihminen tai ainakin yli seitsemänkymmentä vuotias esimerkiksi toiminnallisesti hyvin kykenevä miettii tällä hetkellä sitä mistä sitä apua saisi sen takia edustaja guzeninan kysymys on hyvin ajankohtainen että osataanko käyttää kaikkia niitä turvatoimia jotka on nyt luotu yli seitsemänkymmentä vuotiaiden suojaksi valtioneuvoston suositus

arvoisa puhemies niin kuin jo todettu yle kertoi tällä viikolla että jopa noin kaksi kolmasosaa koronakuolemista on on suomessa tapahtunut hoivakodeissa tilanne hoivakodeissa on muuttunut varsin nopeasti ensimmäinen koronan aiheuttama kuolintapaus niissä tuli julkisuuteen noin kaksi viikkoa sitten nyt koronatartuntoja on todettu hoivakodeissa ympäri suomen sosiaali ja terveysministeriö on ohjeistanut vanhusten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien asumisyksiköitä useamman kerran koronaan varautumisesta osa hoivakodeista on kertonut ja nyt on tullut ilmi että suojavälineiden ohella puutetta on ollut muun muassa henkilökunnan riittävyydessä ja osaamisessa sekä siivouksessa ja hygieniassa kysyn asiasta vastaavalta ministeriltä miten hallitus varmistaa ja valvoo että hoivakodit noudattavat sosiaali ja terveysministeriön ohjeistusta ja että niillä on siihen tarvittavat resurssit

puhemies kyllä tämä kysymys on erittäin aiheellinen tänä aikana ja voin kertoa teille että mietin tätä lähes hetkittäin se on todella iso asia millä tavalla me saamme nyt kentän sitoutumaan siihen että nämä annetut ohjeet on tarkoitettu myös noudatettaviksi tämä on todella vakava kysymys eduskunnassakin tätä kysymystä on käyty läpi täällä yhdessä ja minä uskon että koko eduskunta on hyvin sitoutunut siihen että kerta kaikkiaan on noudatettava niitä annettuja ohjeita muutoin lopputulos tulee olemaan sellainen jota meistä kukaan ei tältä osin järjestäjien on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita valvonnan pitää olla tiptop kunnossa meillä ovat valvira ja paikalliset avit nyt todella kovassa vahtivuorossa siellä kentällä ja laiminlyöntejä on tapahtunut te olette nähneet näitä joitakin jäävuoren huippuja ja sellaisen suomessa ei pitäisi olla mahdollista tältä osin on erittäin vakava viesti se että näistä ikäihmisistä pitää pitää huolta he ovat meidän vastuullamme

arvoisa puhemies viikko sitten pääministeri marin totesi että suomessa on kyetty poikkeuksellisen yksituumaiseen yhteistyöhön esimerkiksi valmiuslain käyttöönotosta neuvoteltiin kaikkien puolueiden kesken

ministeriössä valmistellaan henkilötunnusten muuttamista sukupuolineutraaleiksi tämä kuulostaa politikoinnilta koska samaan aikaan oppositiolta on edellytetty lähes varauksetonta tukea hallitukselle kysyn pääministeriltä keskitytäänkö koronakriisin hoitoon jatkossa yhdessä vai erikseen ja aikooko hallitus vetää poliittisesti värittyneet esitykset takaisin ja keskittyä suomalaisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseen yhdessä

arvoisa puhemies totta kai on niin että hallitus on mahdollisimman laajaan yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden myös oppositiopuolueiden kanssa koska me olemme kaikki tämän kriisin keskellä yhdessä ja kiitän eduskuntapuolueita siitä että olemme kyenneet yhteistyöhön tämän kriisin keskellä mitä tulee tähän uudenmaan sulun purkamiseen niin tässä tietenkin hallituksen toiminnan pohjana yhtenä keskeisimpänä keskeisimpänä elementtinä on on ollut perustuslakivaliokunnan yksimielinen mietintö jossa se on edellyttänyt hallitusta purkamaan tämän toimen jos tämä välttämättömyyden edellytys ei enää täyty tässä yhteydessä on ollut hallituksen velvollisuus toimia juuri näin kuten meiltä on edellytetty ja se on hallituksen

eduskunnan käsiteltäväksi sellaisia asioita jotka herättäisivät ehkä ristiriitaisuuksia ja keskustelua salissa koska myös edustajat ovat pidättäytyneet osallistumasta tänne salikeskusteluun tätä keskustelua on kyllä käyty eduskunnan puhemiehistön kanssa mutta katson että tämä on myös eduskunnan asia enkä lähde sen enempää siihen sörkkimään

arvoisa puhemies tästä uudenmaan purkamisesta ja oikeudellisesta velvoittavuudesta perustuslakivaliokuntahan käsittelee aina tapauskohtaisesti mitä hallitus tavoittelee ja miten se perustelee asiansa hallitus on ilmoittanut että se tavoittelee tehohoitokapasiteetin nostamista ja terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetin vahvistamista muualla suomessa ja siihen tarkoitukseen tämä välttämättömyyskriteriointi perustettiin silloin aiemmassa arvioinnissa jos hallitus tavoittelisi jotain muuta päämäärää taudin tukahduttamista tai muuta silloin välttämättömyysarviointi olisi erilainen eli se välttämättömyysarviointi on sidottu aina siihen tarkoitukseen tämä on myös kirjoitettu auki sinne perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja mietintöön eli tämä on aina otettava huomioon siinä arvioinnissa kokonaisuutena suomi on tehnyt oikeansuuntaisia päätöksiä nyt on kyse siitä miten näitä toimeenpannaan ja tehdään tarvittaessa lisäpäätöksiä haluaisin vielä kysyä ministeri kiurulta sitä että nyt kun kentällä nähdään ajoittain näitä tilanteita että käytännössä näitä toimivaltuuksia ei ehkä ihan tehdä niin kuin perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muun muassa kiireettömän hoidon

arvoisa puhemies kyllä kentälle on tehty selväksi missä kulkevat eduskunnan antaman mandaatin rajat ja niin kuin tiedätte niin myöskin kiireettömän hoidon suhteen tarkennettiin entisestään niitä kirjauksia kun tämä soveltamisasetus täällä oli uudelleen käsittelyssä ja tänään nyt sitten myös salissa siltä osin kyllä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla pyritään noudattamaan aivan kirjaimellisesti sitä perustuslakivaliokunnan tahtoa siitä ei sovi poiketa kentällä meillä on päivittäin käytännössä kenttä koolla kello kaksitoista jokaisena arkipäivänä ja kaikki uusin tieto toimitetaan saman tien eteenpäin viittaatte kiireettömään elektiiviseen toimintaan jolla tarkoitetaan siis sitä mistä edustaja harkimokin kysyi on on aivan selvää että tunnen jo nyt tällä hetkellä suurta surua siitä kuinka monen ihmisen kiireetön leikkaus saattaa jäädä tällä hetkellä välistä miksi tämä on ollut tarkoituksenmukaista tehdä se johtuu nimenomaan siitä että meidän täytyy ottaa nyt leikkaussalit ja sitä leikkaussalihenkilökuntaa odottamaan sitä että tehohoitopotilaita tulee ja heitä tulee any minute eli siltä osin esimerkiksi uudenmaan alueella

on vaikeaa mutta koetetaan pysyä siinä minuutissa niin mahdollisimman moni pääsee ääneen edustaja harjanne
arvoisa puhemies koronapandemia on globaali kriisi joka voidaan lopulta ratkaista vain toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä yhdysvaltain presidentti trump on ilmoittanut maansa vetävän rahoituksensa pois maailman terveysjärjestö wholta päätös on lyhytnäköinen ja vastuuton whon koordinoima kansainvälinen yhteistyö tautien leviämisen torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on arvokasta ja se tukee erityisesti maailman haavoittuvimpia maita tämä lovi whon budjettiin heikentää sen toimintakykyä ja voisi maksaa ihmishenkiä taistelussa globaaleja pandemioita vastaan suomen hallitus onkin toiminut esimerkillisesti ilmoittaessaan lisätuestaan wholle myös euroopan unionin on syytä kantaa vastuuta kysynkin nyt mitä hallitus tekee edistääkseen eun vastuunkantoa whon rahoituksen ja toimintakyvyn turvaamiseksi

arvoisa puhemies me tarvitsemme moninkeskistä kansainvälistä yhteistyötä sillä esimerkiksi juuri pandemiat eivät tunne valtioiden rajoja vaan ne pyyhkäisevät maailmalla piittaamatta rajoista sen vuoksi me tietenkin tarvitsemme yhteistyötä ja sen vuoksi suomi on päättänyt korottaa omaa maksuosuuttaan wholle viiteen pilkku viiteen miljoonaan euroon tästä nykyisestä eli tänään hallituksen istunnossa valtioneuvoston istunnossa olemme tästä päättäneet ja vielä huomenna tulee tästä päätös eli voisimme

tehdä täydentävän esityksen nyt käsittelyssä olevaan lisätalousarvioon jolla sitten tätä rahaa saadaan ohjattua pikaisesti wholle tietenkin meillä niin sosiaali ja terveysministerit eussa kuin kuin ulkoministerit eussa ovat tätä asiaa käsitelleet ja käsittelemässä ja on ehdottoman tärkeää että kaikki maailman maat sitoutuisivat vahvasti moninkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön

juuri tänään oli saksan ja ranskan ulkoministerien johtama kokous jossa multilateralismin ystävät keskustelivat myös tästä whon rahoituksen lisäämisestä ja näyttää siltä että hyvin monet eurooppalaiset maat ovat nyt tekemässä samanlaisia päätöksiä kuin suomi eli mihin pääministeri viittasi lisäämässä whon rahoitusta tälle vuodelle eurooppalaisissa puheenvuoroissa on tuotu esiin se että koronaepidemia ei ole voitettu ennen kuin se on voitettu maailman köyhimmissä maissa ennen kuin se on voitettu afrikassa josta ei sitten tulisi sitä toista aaltoa tai kolmatta aaltoa tai neljättä aaltoa tänne ja siihen tarvitaan whota ja siihen tarvitaan ykta nyt monet köyhimmät maat ovat tilanteessa jossa jos tulee terveyskriisi ja sitä seuraava talouskriisi tulee hallintokriisi hallinnot saattavat luhistua ja on entistä vaikeampi hoitaa näitä terveyskysymyksiä tämänkin vuoksi ykn tukeminen tässä tilanteessa on erittäin tärkeää

arvoisa herra puhemies palaan vielä tähän suojainasiaan alussa te hallitus ja teidän virkamiehenne vakuutitte että suojaimet tulevat riittämään suojaimet tulevat riittämään eivät ole riittäneet minulle tulee koko ajan viestejä kentältä huolestuneilta hoitajilta vanhuksilta ja heidän omaisiltaan suojia ei ole vaikka esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriön kansliapäällikkö kirsi varhila lupasi että suojia riittää hienosti siis suojia riittää hienosti arvoisa herra puhemies vanhukset ovat suurin riskiryhmä ja sen lisäksi myös hoitajien joukossa on riskiryhmään kuuluvia sosiaali ja terveysministeri pekonen miten voidaan antaa hoitajille työmääräyksiä jos ei ole riittävästi suojaimia tarttuvaa tautia vastaan työnantajallahan on työsuojeluvelvoite joten miten se käy yhteen tähän että suojaimia ei ole kiitos

arvoisa puhemies haluan todeta tähän alkuun että meidän suomen materiaalinen varautuminen on ollut kansainvälisesti vertaillen hyvä me olemme varautuneet tähän pandemiaan meidän olemassa olevan pandemiasuunnitelman mukaisesti ja me olemme ottaneet huomioon tässä varautumisessa kentällä olevan suojamateriaalin tason ja siihen yhteenlaskettuna tietysti huoltovarmuuskeskuksen suojamateriaalin tason mutta on aivan selvää että tällaisen pandemian aikana huoltovarmuuskeskuksen varastoja on päivitettävä jatkuvasti

ja pyrimme toimittamaan näitä maskeja kaikkialle suomeen tällä hetkellä näitä maskeja riittää ja jos ei riitä niin niitä lähetetään maakuntiin lisää huoltovarmuuskeskuksesta
arvoisa puhemies annoin eduskunnalle pääministerin ilmoituksen epidemiaan varautumisesta kahdeskymmenesseitsemäs helmikuuta ja siinä yhteydessä totesin seuraavaa materiaalinen valmius muun muassa suojainten osalta on tarkistettu ja vaikka lisävarusteita tarvitaan niin tilanne on parempi kuin monissa euroopan maissa ja näin se on me olemme tilanneet lisää materiaaleja koska tämä tilanne on tarkistettu ja niitä on on tarvittu lisää niitä tarvitaan yhä mutta jos me teemme kansainvälistä vertailua tai vertailua euroopan sisällä niin suomi on on ollut paremmin varautunut kuin moni muu maa

kotimaista tuotantoa pikaisesti koska emme voi luottaa siihen että nämä tuotantokanavat muualta maailmasta suomeen pysyvät auki sen vuoksi me nyt tarvitsemme tämän kotimaisen tuotannon erittäin nopeasti käyntiin ja tätä työtä on tehty

arvoisa herra puhemies thln pääjohtaja markku tervahauta suositteli kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla liikuttaessa pääjohtaja perusteli näkemystään sillä että tartunnan saaneista myös oireettomat levittävät tautia maskeja käyttämällä tartunnan saaneet voisivat siis suojata kanssaihmisiä uusilta tartunnoilta nyt sitten taas muut viranomaiset ovat antaneet täysin päinvastaisia ohjeita siitä että maskeja ei tarvitsisi käyttää olisiko aika nyt sille että hallitus

arvoisa puhemies kuten edustaja kopra totesikin asiantuntijoiden keskuudessa on erimielisyyttä siitä tulisiko terveiden ihmisten käyttää suojamaskeja arjessaan tällä hetkellä thl who ja euroopan tautivirasto eivät ole kuitenkaan suosittaneet oireettomia henkilöitä käyttämään näitä suojamaskeja

virallisiin linjauksiin haluan kuitenkin huomauttaa että me emme myöskään kiellä käyttämästä maskia mutta virallista suositusta emme ole antaneet
ja vielä lopuksi aiheen tänään esille nostanut edustaja huru

arvoisa herra puhemies jotta suojavarusteiden hankintaketjut saataisiin toimimaan ja vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa on tärkeää että hallitus ottaa johtajuuden hankintaprosesseissa sen sijaan että jokainen hankintaporras tekisi omat virheensä on parempi asioida ainoastaan luotettaviksi todettujen yhteistyötahojen kanssa ja tarkistaa tavara jo ennen sen lennättämistä suomeen lukuisat suomalaisyritykset toimivat kiinassa ja ovat tarjonneet apuaan jo nyt pieleen menneissä hankinnoissa mutta siihen ei tartuttu koska ministeri pekonen ei osannut vastata kysyn nyt vielä kolmannen kerran työministeri haataiselta onko huoltovarmuuskeskusta kehotettu käyttämään muita hankintakanavia kuin yleisesti käytössä olevia

arvoisa herra puhemies vielä kerran ministerit eivät puutu hankintamenetelmiin huoltovarmuuskeskus toimii itsenäisenä laitoksena he toimivat siellä huoltovarmuuskeskuksen hallituksen antamien ohjeistusten mukaisesti ja he käyttävät niitä kanavia jotka itse oman ammattitaitonsa mukaan katsovat parhaiksi ja siihen operatiiviseen toimintaan ministerit eivät puutu sen sijaan ministeriöstä on annettu hankintatoimintaan tukea eli resursseja henkilötyövuosia jotta he selviytyisivät paremmin siitä tehtävästä siitä huolimatta nämä huolimattomuudet ovat siellä tapahtuneet ja nämä kaksi kauppaa joissa epäselvyyksiä on ovat nyt tarkan selvityksen alaisena huoltovarmuuskeskuksessa